Arvoisa puhemies, totalitarismissa yhteistyötä tehdään vain niiden kanssa, jotka ovat samaa mieltä. EUn tulevaisuushankkeen kannanmuodostuksessa ID ryhmämme on sivuutettu.

Eivät ainakaan kansalle eikä kansallisvaltioiden suvereniteetille.